Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari Urpilainen, pidän erittäin tärkeänä, että Afrikkaa tässä strategiassa lähestytään aidon tasavertaisen ja samanarvoisen kumppanuuden kautta.

Afrikka ja sen kehitys ovat monella tapaa aivan keskeinen kysymys koko maailman tulevaisuuden kannalta, mutta Afrikka mantereena on niin laaja ja suuri yhtä laaja kuin edustaja Tobén tärkeä kysymys, joten siitä keskusteleminen veisi viikon aikaa. Haluan nostaa esille yhden asian, jonka toivon näkeväni tulevassa strategiassa vahvana ja konkreettisena, eli naisten ja tyttöjen aseman. Naisten aseman parantaminen lisää kehityksen mahdollisuuksia kaikilla aloilla. Kuten myös Euroopassa, mikään mantere tai maa ei selviä, jos se ei ota toista puolta väestöstä mukaan. Naisten aseman kautta paranee myös tyttöjen asema, mahdollisuus koulunkäyntiin, seksuaaliterveyteen ja myös perhesuunnitteluun, jossa lasten määrä on vapaa ja positiivinen valinta, ei pakon sanelema. Toivottavasti tämä, komissaari Urpilainen, tulee näkymään vahvasti tulevassa strategiassa.